Huolestuttavinta on ehkä se, että kun jäsenvaltiot tasapainottavat talouksiaan, arvonlisäveroa nostetaan nyt lähes kaikissa maissa, ja tämä vaikeuttaa pienten palveluyritysten asemaa.